sekä alueellista kehitystä että Euroopan sisällöllistä kehitystä. On hyvä asia, että investointipankki on rahoittanut ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääviä projekteja. Tässä se olisi voinut olla vielä aktiivisempi, mutta on erinomainen asia, että nyt tulevina vuosina investointipankki on ottanut tavoitteeseen 35 prosentin osuuden ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvissä rahoituksissa vuoteen 2020 mennessä. Toinen asia, jonka haluan nostaa esille on se, että tähän saakka investointipankin rahoituksesta pääosa on suuntautunut liikenneinvestointeihin.

Täytyy korostaa tässä investointipankin roolia, miten se rahansa suuntaa ja minkälaisiin projekteihin se rahaa antaa. Lisäksi peräänkuulutan investointien lisäämistä energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian hankkeisiin sekä kiertotalouteen. Näissä on suuri potentiaali EUn kilpailukyvyn parantamiseksi ja näillä hankkeilla vaikutetaan myös ilmastonmuutoksen torjuntaan.